Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen, että rohkenimme nostaa Syyrian ihmisoikeustilanteen tapetille juuri nyt. Välimeriyhteistyön puitteissa tehtävää EUn ja Syyrian välistä assosiaatiosopimusta ollaan viimeistelemässä, ja koska yksi yhteistyön peruspilareista käsittää nimenomaan ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisen, tulisi EUn mielestäni vaatia kovemmin parannuksia tällä saralla.

Kuten olemme saaneet kuulla, johtava syyrialainen ihmisoikeusjuristi Muhannad al Hassani on vangittu heinäkuun lopulla ilman asiallista oikeudenkäyntiä.

2007. Tuolloin puolustamamme Kamal Abwani on edelleen vangittuna vaikka myös YKn tutkimusryhmä on maaliskuussa tullut tulokseen, että kyseessä oli mielivaltainen pidätys. Syyrialla on kauttaaltaan paljon parannettavaa mitä sanan ja kokoontumisenvapauteen tulee. Kansalaisjärjestötoiminta maassa on vaikeaa ja siten lähes olematonta. On kovin surullista, jos emme EUssa uskalla asettaa selkeitä kriteereitä Syyrian kanssa tehtävän yhteistyön pohjalle. Mielestäni on suorastaan velvollisuutemme vaatia poliittisten vankien vapauttamista sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten noudattamista, ennen kuin EU Syyria assosiaatiosopimuksen kanssa voidaan edetä. Ihmisoikeudet maailmassa eivät ole joukko yksinäisiä saaria, pikemminkin kyse on kudelmasta, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja laiminlyöntien suvaitseminen ja sormien läpi katseleminen muualla nakertaa ennen pitkää omiakin oikeuksiamme täällä. Meidän tärkeä tehtävämme on vaalia ja valvoa niiden toteuttamista aina ja kaikkialla.